Arvoisa puhemies, kannatan maailmanlaajuisen transaktiomaksun käyttöönottoa. Komission on syytä tehdä mahdollisimman nopeasti vaikutustenarviointi, voitaisiinko tällainen maksu ensi vaiheessa aloittaa Euroopan tasolla, ja tämän tutkimuksen jälkeen EUssa pitäisi tehdä päätökset. Lontoossa ylimääräisellä pörssiverolla kerätään 7 miljardin vuosittaiset verotulot.